ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen
arvoisa puhemies hallituksen esityksen tavoitteena on ottaa työttömyysturvassa huomioon eduskunnan aikaisemmin työlainsäädäntöön hyväksymät muutokset työlainsäädännön väliaikaisella muutoksella helpotettiin yritysten toiminnan ja työvoiman sopeuttamista käsillä olevassa poikkeustilanteessa tällä esityksellä puolestaan parannetaan työttömyysturvaa tilanteissa joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan esityksen taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen hallitukselle kahdeksastoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä tekemä esitys tarvittavista toimista nyt käsiteltävät muutokset ovat tärkeitä palkansaajien ja heidän toimeentulonsa kannalta yhteistoimintamenettelyn aikataulujen ja lomautusilmoitusmenettelyn lyhentyessä hallituksen esityksen mukaan työttömyysetuuden viiden päivän omavastuuajalta maksetaan työttömyysetuutta lisäksi työttömyyspäivärahan saannin edellytyksenä olevaa palkansaajan työssäoloehtoa ehdotetaan lyhennettäväksi esityksessä ehdotetaan myös että lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa ehdotettuja muutoksia on tarkoitus soveltaa ajalla kuudestoista kolmatta viiva kuudes seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä sosiaali ja terveysvaliokunta pitää esitettyjä muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä muuttamattomina valiokunta ehdottaa lisäksi yhtä lausumaa valiokunnan mietintö on yksimielinen ehdotetut muutokset koskevat sekä lomautettuja että työttömäksi joutuneita lukuun ottamatta työttömyysturvalain luvun seitsemättä pykälää jonka mukaan lomautuksen ajalta maksettua työttömyyspäivärahaa ei oteta huomioon laskettaessa työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa säännös ei koske poikkeusolojen vuoksi kokonaan työttömäksi jääneille henkilöille maksettavaa työttömyyspäivärahaa

luvun seitsemännen pykälän sääntely koskisi muitakin kuin laissa tarkoitettuna määräaikana lomautettuja henkilöitä perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi että lomautettujen erilaiselle kohtelulle on perustuslakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan perusteita nimenomaan lomautusta koskevan lainsäädännön muutosten vuoksi perustuslakivaliokunta piti merkityksellisenä merkityksellisenä myös sääntelyn määräaikaisuutta sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että lakiehdotuksen mukainen enimmäisajan muutos kohdistuu tarkkarajaisesti siihen lomautettujen joukkoon jota muun muassa työsopimuslain väliaikaiset muutokset voivat koskea eikä aseta työttömyysetuuden saajia koronavirustilanteen aikana erilaiseen asemaan valiokunta ehdottaa työttömyysturvalain kuuden luvun seitsemännen pykälän hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisena valiokunta korostaa kuitenkin käsillä olevan tilanteen poikkeuksellisuutta ja toteaa että työttömien yhdenvertaisen kohtelun tulee olla lähtökohtana normaalioloissa esityksen mukaan valtio vastaa omavastuupäivien poistosta aiheutuvasta työttömyysetuusmenojen kasvusta joten niiden poistaminen ei lisää työllisyysrahaston ja työttömyyskassojen etuusmenoja omavastuupäivien poistaminen lisää valtion menoja arviolta sadallakuudella miljoonalla eurolla sen sijaan työttömyyspäivärahan enimmäisajan kulumista ja työssäoloehdon lyhentämistä koskevat muutokset lisäävät työttömyyskassojen ja työllisyysrahaston etuusmenoja työllisyysrahaston vastuulla olevia menoja lisää myös koronavirustilanteen vuoksi merkittävästi kasvava työttömyys valiokunta pitää tärkeänä että työllisyysrahaston maksuvalmius turvataan valiokunta katsoo että ehdotetut muutokset ovat välttämättömiä lomautettujen ja työttömäksi joutuneiden henkilöiden toimeentulon turvaamiseksi poikkeuksellisina poikkeuksellisina aikoina valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että ehdotetut muutokset kuormittavat työttömyysetuuden maksajien toimeenpanoa samaan aikaan kun työmäärä muutenkin kasvaa lisääntyvien hakemusmäärien vuoksi esitettyjen muutosten taannehtivan soveltamisen ja määräaikaisen voimassaolon vuoksi valiokunta korostaa että säännösten toimeenpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota etuudensaajien neuvontaan ja huolehdittava neuvontapalvelujen riittävyydestä valiokunta pitää välttämättömänä että etuuskäsittelyä sujuvoitetaan ja työttömyysturvan toimeenpanijoille turvataan riittävät resurssit mahdollisimman nopean käsittelyn mahdollistamiseksi valiokunta ehdottaa asiasta seuraavan sisältöistä lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus selvittää välittömästi keinoja työttömyysturvaetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi ja varmistaa työttömyyskassojen ja kansaneläkelaitoksen etuuksien toimeenpanon niin että etuudet pystytään maksamaan viivytyksettä

arvoisa puhemies kiitoksia valiokunnalle ja valiokunnan puheenjohtajalle asian hyvästä esittelystä ja valiokunnassa tämän asian ripeästä eteenpäinviemisestä täällä on yritysten puolelta helpotettu irtisanomista ja ja lomautusta niin sitten toisaalta myös työntekijän puolelta katsotaan tätä omavastuupäivien lyhennystä ja myöskin sitten tätä työssäoloehtoa ja ja todellakin sitä että tämä työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi tätä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa nämä ovat tosi tärkeitä parannuksia työntekijän näkökulmasta katsottuna tässä haasteellisessa tilanteessa tässä yhteydessä olen tyytyväinen että valiokunta on myöskin tuolla lausumallaan halunnut kiinnittää huomion siihen epäkohtaan josta ehkä nyt kaikkein eniten tulee kansalaispalautetta elikkä siihen että kaikki kassat ovat tällä hetkellä ruuhkautuneita joten kannustettaisiin mahdollisesti näitten etuuskäsittelijöitten määrän lisäämiseen

vaikka kassat yrittävät rekrytoida tällä hetkellä lisää työntekijöitä niin tällaisten hakemussumien purkaminen normaaliaikataulussa voi olla koko lailla vaikeaa ymmärsin niin että että valtioneuvoston yleisistunnossa oikeuskanslerikin oli kiinnittänyt huomiota tähän että perustuslain mukaisesti sosiaaliturvaetuutta ja sen saamista tässä tapauksessa tämän työttömyysetuuden saamista ei voi vaarantaa ja näistä määräajoista pitäisi pystyä pitämään kiinni sen tähden erityisesti tähän resurssitarpeeseen on kiinnittää huomiota huomiota nostan esille vielä kolmantena kohtana olin hivenen hämmästynyt siitä että perustuslakivaliokunnan lausuntoon sisältyy eriävä mielipide ja että se on vielä hallituspuolueen kansanedustajan jättämä tämä on ehkä tässä talossa aika lailla ainutlaatuista jos perustuslakivaliokunnasta on sotenkin yhteydessä tullut yksimielisiä lausuntoja ja siitä kuitenkin tässä salissa on ollut asiasisällön suhteen erittäin suuria näkemyseroja niin se että sitten tässä asiassa tulee hallituspuolueen kansanedustajalta eriävä mielipide kyllä hivenen herättää kysymyksiä en tiedä pystyykö valiokunnan puheenjohtaja tässä yhteydessä valaisemaan näen myöskin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan täällä salissa paikan päällä mitkähän mahtavat olla nämä perustelut tiedän että tähän on sisältynyt tämmöistä problematiikkaa minkä tässä valiokunnan puheenjohtaja hyvin puheenvuorossaan toi esille mutta siitä huolimatta pidän tätä todella todella ainutlaatuisena ja erikoisena tapauksena

arvoisa herra puhemies

minkä valiokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen esitteli kattavasti on osa tätä suurempaa kokonaisuutta millä nyt vastataan koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen ja työllisyyskriisin seuraamuksiin pidän erittäin perusteltuna ja järkevänä tässä tilanteessa että tätä viiden päivän omavastuuaikaa ei siltä osin noudateta että myös siltä maksetaan työttömyysetuutta näen oikeastaan näin että tässä on kyse tasapainosta mitä itse asiassa edustaja essayah tuossa taisi jos oikein kuulin ja muistan myös verrata siihen että kun toisaalta meillä on tehty yt lakiin tiettyjä muutoksia meillä on helpotettu irtisanomismenettelyä ja muuta perusteltua että kun nämä toimet käsitellään yhdessä siellä on myös tällaisia toimia jotka ovat selvästi palkansaajille suunnattuja ja siltä osin pidän esitystä tässä tilanteessa kyllä täysin perusteltuna ja se sopii tähän kokonaisuuteen erittäin hyvin nostan vielä esille tuon työllisyysrahaston tilanteen joka itse asiassa oli minusta myös tässä valiokunnan mietinnössä nostettu esille valiokunnan saaman selvityksen mukaan työllisyysrahasto joutunee tänä vuonna turvautumaan lainanottoon selvitäkseen näistä työttömyysturvamenoista tämä on tietysti hyvinkin merkittävä asia siinä mielessä että että nyt kun lomautettavien määrä on siellä

ja oikeastaan sen ylikin niin tämä koko järjestelmän kestävyys on on iso ja keskeinen asia ja ja luulenpa niin että kun tässä salissa käsittelemme julkisen talouden kokonaisuutta kehysriihen jälkeen myöhemmin tässä kuussa niin myös tästä asiasta tullaan varmasti käymään keskustelua mutta herra puhemies kaiken kaikkiaan kannatettava esitys haluan myös kiinnittää huomiota tähän valiokunnan tekemään lausumaehdotukseen tämä on asia mistä varmasti jokainen meistä tässä salissa on saanut paljon palautetta ja on aivan kriittistä huolehtia siitä että työttömyysetuuksien käsittely ja maksatus saadaan pidettyä järkevissä aikamääreissä huolimatta siitä että nyt etuuksien hakijoiden määrä tulee olemaan erittäin poikkeuksellinen tämän kevään aikana

puhemies vielä palaan lyhyellä kommentilla tähän toimeenpanoasiaan niin kuin me tiedämme päivä päivältä tämä yt menettelyjen piirissä olevien joukko on kasvanut ja taitaa todellakin olla kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta henkilöä joka on valtava määrä meillä on kaiken kaikkiaan työttömyyskassoja kaksikymmentäviisi ja sitten kela joka huolehtii tietysti sitten työmarkkinatuen ja peruspäivärahan osalta maksatuksista ja voin sen verran sanoa että kun kävimme tätä keskustelua valiokunnassa myös sosiaali ja edustajan kanssa niin kyllä he ovat jo tässä vaiheessa totta kai käyneet tästä toimeenpanosta keskusteluja nimenomaan näitten työttömyyskassojen kanssa koska hehän tietävät minkälaista apua siellä tarvitaan sitten sen haluan todeta että

ensimmäisen ja viimeisen kerran tämä hallituksen esitys oli niin toin esille tämän entisen kollegamme hannes mannisen idean joka on myös tutkittavana sosiaali ja terveysministeriössä entinen kollegamme esitti voisivatko työnantajat laskea työttömyyskorvauksen ennakkoon eli hän sanoi voi olla mitään rakettitiedettä että laskettaisiin ennakkoon minkä verran sitä korvausta tulisi saada ja sitten jos ne eivät sattuisi aivan kohdalleen ne voidaan tasoittaa sitten meillä on jo tällä hetkellä tulorekisteri käytettävissä eli jos työnantaja on niin kuin pitäisi olla tällä hetkellä tulorekisterin käyttäjänä niin ei sekään ole kauhean iso työ laskea sieltä tulorekisteristä suoraan mitä se noin kuusikymmentä prosenttia sitten sitä ansiosidonnaista kaiken kaikkiaan on teimme tosiaankin tämän ponnen juuri sen takia että haluamme että sosiaali ja terveysministeriössä tähän haetaan aivan välittömästi ratkaisua tämä on asia joka ei voi jäädä kuukausiksi

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan valiokunnan puheenjohtaja ojala niemelä
arvoisa herra puhemies perustuslakivaliokunnasta on valmistunut mietintö valmiuslain kahdeksannenkymmenennenseitsemännen pykälän toimivaltuuksien käyttöönottamista koskevasta asetuksesta valiokunta ehdottaa että asetus toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan käyttöönottoasetus olisi voimassa neljästoista neljättä viiva kolmastoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä nyt pykälä koskee otsikkonsa mukaan muuta terveydenhuollon ohjaamista pykälän mukaan sosiaali ja terveysministeriö voi päätöksellään velvoittaa lääketehtaan lääketukkukaupan apteekkiliikkeen harjoittamiseen oikeutetun sekä sellaisen yhteisön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan joka toimittaa terveydenhuollossa käytettäviä tavaroita tai palveluja taikka muuten toimii terveydenhuollon alalla laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa pykälä oli jo aikaisemmin otettu käyttöön terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoittamisen osalta perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen että käyttöönotettava valtuus on varsin laaja eikä asetuksen perustelumuistiosta saanut riittävää kuvaa toimivaltuuksien tarkemmasta sisällöstä ja välttämättömyydestä kuitenkin valtioneuvoston perustuslakivaliokunnalle toimittaman lisämateriaalin perusteella voitiin todeta että sääntelylle on lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden saatavuuden turvaamisen ja perustuslain ja yhdeksännentoista pykälän mukaisiin oikeuksiin kiinnittyvät perusteet valiokunta kiinnitti oikeasuhtaisuuden kannalta huomiota siihen että käyttöönottoasetus rajaisi toimivaltuuksien soveltamisen tässä vaiheessa kolmastoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä asti eli suhteellisen lyhyeksi ajaksi

pykälän korvauksia koskeva sääntely perustuslakivaliokunta painottaa lisäksi että valmiuslain toimivaltuuksia voidaan lain neljännen pykälän mukaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämiselle tavoiteltavaan päämäärään nähden

pykälän nojalla lopuksi perustuslakivaliokunta vielä korosti eduskunnan tiedonsaantioikeuksien merkitystä ja valiokunnan tarvetta saada kaikki asian käsittelyssä merkityksellinen tieto asianmukaisesti esitettynä valiokunta on toistuvasti joutunut erikseen käyttämään perustuslain neljännenkymmenennenseitsemännen pykälän mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä joka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma aloitteisesti valiokunnan mielestä valtioneuvoston on kiinnitettävä vakavaa huomiota tähän asiaan
arvoisa puhemies tässä yhteydessä haluan kiittää ihan henkilökohtaisesti perustuslakivaliokunnan edustaja ojala niemelää joka on kyllä näissä olosuhteissa venynyt ja tehnyt pitkää päivää toki siellä on muu valiokunta mukana mutta on ollut erittäin hienoa seurata kuinka tuo valiokunnan työskentely on ollut ripeää ja kuitenkin siellä on tehty nämä asiantuntijakuulemiset niin kuin tuleekin ja vielä sitten niin kuin edustaja tässä nosti esille kun osittain hallituksen suuntaan joutuu antamaan moitteita siitä että tämä tiedonsaantioikeus ei ole kaikilta osin aina kaikissa olosuhteissa täyttynyt niin siinä mielessä voi sanoa että jatkakaa sitä hyvää työtä mitä siellä valiokunnassa olette tehneet erityisen ilahduttavaa on ollut myöskin katsoa niitä muutamia tiedotustilaisuuksia joissa olette selkeäsanaisesti voinut kuvata sen mitä valiokunnassa on saatu aikaiseksi ja

käsillä olevassa käyttöönottoasetuksen jatkamisessa elikkä että asetus saa jäädä voimaan sinne kolmastoista viidettä viidettä saakka ja tämä koskee nimenomaan näitten lääkkeitten ja hoitotarvikkeiden saatavuutta jota voi pitää tässä keskeisenä periaatteena tämä oikeasuhtaisuus minkä valiokunnan puheenjohtaja esittelytekstissään toi esille on tietysti ollut se keskeinen elementti millä tätä on arvioitu eli todellakin valiokunnan hyvästä työstä kiitokset ja jatketaan näissä poikkeusoloissa tätä poikkeusolojen käyttöönottoasetuksen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies eduskunta on hyväksynyt valmiuslain nojalla annettujen toimivaltuuksien jatkamisen kolmastoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä asti nyt käsittelyssä oleva asetus perustuu käyttöönottoasetukseen jolla on otettu käyttöön valmiuslain

ja sadannessayhdeksännessä pykälässä tarkoitetut toimivaltuudet tässä asetuksessa säädetään valmiuslain kahdeksannessakymmenennessäkahdeksannessa pykälässä tarkoitettujen toimivaltuuksien soveltamisesta asetuksella jatketaan seitsemästoista kolmatta annetun asetuksen voimassaoloa mutta siihen on tehty perustuslakivaliokunnan edellyttämiä tarkennuksia edeltävästä kerrasta asetus sisältää kaksi toimivaltuutta ensinnäkin kunnan oikeuden luopua kiireettömän terveydenhuollon hoitotakuun määräajoista ja toiseksi kunnan oikeuden luopua sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin määräajoista käytäntöön soveltamisessa on muistettava että toimivaltuuksia voidaan käyttää vain jos ne ovat välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen saavuttamiseksi eikä tilanne ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin nyt käytössä olevat tartuntatautilain ja valmiuslain mukaiset rajoitukset ja toimivaltuudet ovat kokonaisuus jolla pyritään toisaalta estämään taudin leviämistä ja toisaalta varmistamaan että palvelujärjestelmä pystyy tuottamaan asukkaille

negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia suhteessa tavoiteltaviin hyötyihin ja hallituksessa on päädytty siihen että toimivaltuuksien jatkaminen on tässä tilanteessa perusteltua välttämätöntä ja tarpeellista arvoisa puhemies terveydenhuollossa voidaan luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta eli perusterveydenhuollossa kolmen kuukauden sisällä ja erikoissairaanhoidossa kuuden kuukauden sisällä edellytyksenä on että määräajoista joustaminen on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi eikä sillä vaaranneta potilasterveyttä tältä osin asetuksen sanamuotoa on vielä tarkennettu edelliseen verrattuna kiireellinen hoito tulee antaa aina hoidon tarpeen arvio tulee tehdä perusterveydenhuollossa ja lähetteet tulee käsitellä erikoissairaanhoidossa säädetyissä ajoissa jotta tiedetään kuinka kiireellistä hoitoa potilas tarvitsee tämä toimivaltuus liittyy terveydenhuollon resurssien turvaamiseen erityisesti erikoissairaanhoidossa on jouduttu keskittämään resursseja koronaviruspotilaiden hoitoon ja muuhun kiireelliseen hoitoon esimerkiksi tämän aamun tietojen mukaan sairaalahoidossa oli kaksisataakaksikymmentäkahdeksan potilasta joista osastohoidossa sataneljäkymmentäseitsemän ja tehohoidossa kahdeksaskymmenesensimmäinen niistä yli puolet oli hyksin erityisvastuualueella siis sataneljäkymmentäyhdeksän potilasta joista oli osastohoidossa satayksi ja tehohoidossa neljännenkymmenennenkahdeksannen näin sairaaloissa on jouduttu totta kai tämän potilasmäärän vastaanottamiseksi tekemään jo ennakoivasti muutoksia jotta pystyttäisiin nostamaan tehohoitokapasiteettia ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden resurssia ja näin sitten esimerkiksi leikkaussalit ovat muuttuneet tehohoito osastoiksi ja henkilökuntaa on koulutettu tehohoitoon koska resursseja joudutaan kohdentamaan kiireelliseen hoitoon kiireettömän hoidon jonot tietenkin kasvavat eikä hoitotakuun määräaikoja ole mahdollista aina noudattaa tämä on tietenkin eduskunnan näkökulmasta ikävää ja täysin päinvastaista normaalitilanteessa noudattaisimme poikkeusoloissa tämä asetus mahdollistaa hoitoonpääsyn määräajoista poikkeamisen mutta se ei kuitenkaan anna viimekätistä lupaa luopua kaikesta kiireettömästä toiminnasta sosiaali ja terveysministeriö on antanut ohjeet perustason palveluista poikkeusoloissa ohjeistuksessa korostetaan että perustason palvelut tulee pyrkiä järjestämään mahdollisimman normaalisti toimivalla pyritään estämään erikoissairaanhoidon ruuhkautumista vaikka asetuksella mahdollistetaankin

hoidon antamisen määräajoista joustaminen se tulisi tehdä vasta siinä vaiheessa kun se on täysin välttämätöntä arvoisa puhemies tämä asetus mahdollistaa myös sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista luopumisen tältä osin asetusta on muutettu edelliseen versioon verrattuna perustuslakivaliokunnan mietinnön perusteella uusi sanamuoto turvaa entistä paremmin ihmisten oikeutta riittäviin sosiaalipalveluihin sanamuoto vastaa paremmin myös valmiuslain alkuperäistä tarkoitusta mikä oli luopuminen ainoastaan palvelutarpeen arvioinnin määräajoista eikä itse palvelutarpeen arvioinnista kokonaan palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan

erityistä huomiota tulee kiinnittää iäkkäiden henkilöiden sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen riittävään arviointiin no mistä sitten tämän asetuksen mukaan kunta saa luopua se on varmasti se keskeinen kysymys nykyisen lainsäädännön mukaan palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä kun asiakas otti yhteyttä tämä seitsemännen arkipäivän määräaika koskee yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaita henkilöitä sekä niitä henkilöitä jotka saavat vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea asetuksella saa siis luopua ainoastaan tästä seitsemän arkipäivän määräajasta palvelutarpeen arviointi on tehtävä mahdollisimman pian sitten kun se on mahdollista no mistä sitten ei saa luopua se mistä kunta ei saa luopua on tietenkin kiireellisen palvelutarpeen arviointi ja kiireelliset palvelut on joka tapauksessa hoidettava erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on on aloitettava normaaliolojen säädösten mukaisesti viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja arvioinnin on on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lisäksi palvelutarpeen arvioinnista säädetään erityislainsäädännössä kuten lastensuojelulaissa ja vammaispalvelulaissa ja näiden palvelutarpeen arvioinnit tulee tehdä normaalisti lastensuojelulaissa säädetyistä määräajoista luopumista ei kuitenkaan voi pitää välttämättömänä eikä oikeasuhtaisena edes poikkeusolosuhteissa vammaisten henkilöiden välttämätöntä huolenpitoa yhdenvertaisuutta ja osallisuutta turvataan näillä palveluilla siten vammaisten henkilöiden perus ja ihmisoikeuksia on kunnioitettava myös poikkeustilanteissa muita erityistä suojelua tarvitsevia henkilöitä ja heidän palvelutarvettaan on arvioitava riittävän joutuisasti sillä he eivät aina itse pysty hakemaan apua sitä tarvitessaan asetuksen tarkoituksena on vapauttaa sosiaalihuollon resursseja kiireellisiin tehtäviin poikkeustilanne saattaa myös sosiaalihuollossa johtaa tilanteisiin joissa on välttämätöntä kohdentaa henkilöstöresursseja kiireellisten sosiaalipalveluiden arviointiin sen vuoksi tämä toimivaltuus on välttämätön asetuksen soveltamisessa käytäntöön on kuitenkin otettava huomioon välttämättömyyden vaatimus näillä sanoilla totean että vaikka me joudumme poikkeusolosuhteissa tekemään raskaita päätöksiä tämä on tässä tilanteessa arvioiden välttämätöntä
arvoisa puhemies tälle asetukselle toimivaltuuksien jatkamisesta on varmasti perusteita ja niin kuin tuossa ministeri hyvin kuvasi kyse on siis kiireettömän hoitotakuun aikamääreitten ja myöskin sosiaalihuoltopalveluitten tarpeen määritykseen liittyvistä määräajoista ja niistä tinkimisestä nytten kun resurssit on kohdistettava nimenomaan sinne

erikoissairaanhoidon ja siellä vielä tehohoidon resurssien kestämiseen niin on on ymmärrettävää että tämäntyyppisiä asetuksia joudutaan sitten eduskunnassa viemään läpi tähän tietysti liittyy se puoli että tällä hetkellä toki on paljon nyt sellaista niin sanottua patoutunutta hoidon tarvetta jota potilaat myöskin itse aiheuttavat elikkä kun he tietävät että siellä terveyskeskuksissa on ruuhkaa ja he tietävät että kuormitusta terveydenhuoltojärjestelmässä on niin moni jättää sitten hakeutumatta terveydenhuollon piiriin ja sitten toinen asia mikä myöskin saattaa kyllä kyllä tämän kriisin lauettua tulla

patoutuneena hoidon tarpeena esille on se että näitä kelan kuntoutuksia on jouduttu lopettamaan ja siirtymään etäkuntoutuksiin niiltä osin kuin se on ollut mahdollista siellä on myös sen tyyppisiä sairauksia jotka ilman tätä kuntoutusta pahenevat ja nämä henkilöt ovat todennäköisesti jopa sitten siellä erikoissairaanhoidon puolella siinä vaiheessa kun nämä heidän ongelmansa ongelmansa todellakin pahenevat ja toivon mukaan ministeriössä pystytään kartoittamaan myöskin tätä puolta erityisesti tästä kuntoutuksesta on tullut paljon yhteydenottoja kansanedustajille ja on kysytty siitä millä tavalla tätä sumaa lähdetään purkamaan ja ja miten näissä tilanteissa pitäisi menetellä

kunnille on siis myönnetty oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen

oikeus on myönnetty nyt valmiuslain perusteella ja ja sitä on tarkoitus jatkaa siihen kolmastoista viidettä saakka kunta voi siis luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi kiireettömän hoidon määräajoista luopuminen ei saa vaarantaa potilaan terveyttä todetaan täällä tiedotteessa hoidon tarpeen arviointi on tehtävä kuten ennenkin sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista ei voi luopua kokonaan mutta arvioinnin aloittamisen määräajan voi ylittää tarvittaessa sitten täällä todetaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut ja tämän vuoksi kiireellisen avun tarve on aina arvioitava välittömästi oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ja riittäviin sosiaalipalveluihin ei saa siis vaarantua tämä oikeus pysyy vaikka palvelutarpeen arvioinnin määräajassa voidaan joustaa

poikkeusoloissa kunta voi siis lykätä yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden tai ylintä hoitotukea saavien palvelutarpeen arvioinnin aloittamista yli seitsemän arkipäivän määräajan

palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajasta luopuminen ei koske lastensuojelulaissa ja vammaispalvelulaissa säädettyjä määräaikoja myös muiden erityistä suojelua tarvitsevien sekä iäkkäiden henkilöiden palvelutarve on aina arvioitava riittävän joutuisasti sillä he eivät aina pysty itse hakemaan apua sitä tarvittessaan tällä on varmasti perusteet olen aivan samaa mieltä ja tämähän on jo kerran täällä talossa koeteltu perustuslakivaliokunnassa on hienoa arvoisa ministeri että tähän on tehty nyt näitä tarkennuksia mutta minä kiinnittäisin huomiota erityisesti kahteen kohtaan on tämä että poikkeusoloissa kunta voi lykätä yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden tai ylintä hoitotukea saavien palvelutarpeen arvioinnin aloittamista yli seitsemän arkipäivän määräajan kun nämä henkilöt sattuvat nyt olemaan juuri siellä karanteenissa niin tämä on nyt sitten se aika erikoinen yhdistelmä että heidät laitetaan siis perustellusti karanteenimaisiin olosuhteisiin ja sitten nimenomaan heidän palvelutarpeensa arviointia heikennetään te mainitsittekin arvoisa ministeri siitä ettei saa vaarantaa terveyttä mutta miten sitä palvelutarvetta arvioidaan jokainen meistä tietää sen että se on sellainen yhdistelmä jota ei voi toteuttaa minä pyytäisin kiinnittämään huomiota siihen että kun näitä soveltamisohjeita nyt sitten annetaan niin siinä erityisesti kiinnitetään huomiota näihin yli seitsemänkymmentä ja tässä tapauksessa yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaisiin koska he ovat juuri niitä jotka ovat karanteenissa joita ei saisi kukaan käydä katsomassa no sitten toinen on on tämä että kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta voidaan myöskin sitten esimerkiksi perusterveydenhuollossa luopua tässä on juuri se mihin mihin edustaja essayah täällä viittasi meillä on paljon kansansairauksia kuten diabetes sitten meillä on esimerkiksi sydän ja verisuonisairaudet ja syöpäsairaudet jotka pahentua niin pahaksi että sitten kun tämä tilanne on ohi niin käykin niin että nämä henkilöt ovat erikoissairaanhoidon tarpeessa tässä on myöskin nyt tällainen voisi sanoa piilevä piilevä ongelma joka saattaa sitten puhjeta siinä vaiheessa ja tulla entistä kalliimmaksi ja minä toivoisin että nyt kiinnitettäisiin huomiota näihin kansansairauksiin jotka

sairastavien kohdalla nyt tietysti sitten esimerkiksi me sydänliitossa pyrimme siihen että me me kerromme totta kai että että jos lääkäri antaa sieltä sairaalasta luvan niin kyllä sinne silloin kannattaa mennä mutta nyt tietysti vähän ollaan jännittyneitä ja peloissaan että voiko sinne mennä tässä on nyt sellainen yhdistelmä että teidän ehkä kannattaisi tähän nyt kiinnittää erityistä huomiota ja ja kyllä suosittelisinkin että ihmiset uskaltaisivat mennä sitä omaa sairauttaan

jos diabeetikoilla verensokerit heittelevät kovasti sitten meillä on myöskin esimerkiksi nämä tilanteet mitä tarvitaan sydän ja verisuonisairauspotilailla kun osa vielä syö marevania elikkä sitä sitä ennen aikaan käytettiin hyvin paljon verenohennushoitoon siinä tarvitaan säännöllisin välein se se verikokeen otto ja nyt on selvästi käynyt niin että kotisairaanhoitajat eivät käy sitä ottamassa tämä on huono yhdistelmä

olisi inhimillistä ja tämä että että me huomioimme nämä nämä kohderyhmät olisi myös pitkällä juoksulla mehän emme koskaan tiedä kuinka kauan tässä menee jos tässä menee monta kuukautta niin se on entistä kalliimpaa puhumattakaan siitä mitä se tarkoittaa kärsimyksen näkökulmasta

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille selkeästä esittelystä tässä ollaan jatkamassa asetusta terveydenhuollon kiireettömään hoitoon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin liittyen oli hyvä että nostitte esille tämän että kiireellisestä hoidosta ja sen arvioinnista ei tule luopua eikä myöskään erityistä tukea tarvitsevien arvioinnista samoin lastensuojelulain puitteissa toimitaan normaalisti onkin tärkeää että kun nyt poikkeusoloissa ensimmäisen kerran on näitä asetuksia jumpattu ja kun nyt ollaan toisella kierroksella niin tehdään niihin nämä riittävät selkeytykset aivan kuin opimme koko ajan lisää tulevaisuutta varten on tärkeää että lasten oikeuksien sopimus ja vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus toteutuvat myöskin poikkeusoloissa viikonvaihteessa nuori äiti kertoi minulle huolensa pienestä vauvastaan jolla oli lievästi kypsymätön lonkkanivel ja sitä hoitoa oli nyt siirretty kuukaudella ja samaan aikaan kuulemme että joissakin paikoissa on aivan kuin ajettu alas tätä perusterveydenhuoltoa vähän liiankin ennakoiden siellä odotetaan milloin korona syöksähtää sinne eli jätetään hoitamatta hoitamatta sellaista mikä voi tulla vaikeammaksi sitten myöhemmin haluankin kysyä ministeriltä onko kuntia ohjeistettu viime aikoina siten ettei tällaista kuntouttavan perustason

ajettaisi alas liian liian etupainotteisesti aivan kuten tämän pienen vauvan kohdalla oli

aika loppui liittyen hieman siihen mitä edustaja kinnunen tuossa ansiokkaasti totesi kun täällä sanotaan näin että kunta voi luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja tämä asetus annettiin ensimmäisen kerran jonkin aikaa sitten ja se on nyt kolmastoista neljättä asti voimassa niin aiotaanko tarkistaa onko liian aikaisin alettu alasajaa sitä kiireetöntä onko teillä meneillänsä sellainen selvitys siitä ettei olekin käynyt niin että on vähän liian aikaisin lähdetty sitä kiireetöntä hoitoa alasajamaan nimittäin sehän on mahdollista vain jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja nyt kun meidän kaikki tilastot näyttävät että siellä ei se kiireellinen hoito ole vielä niin vahvaa niin olen samaa mieltä siitä mistä edustaja kinnunen tässä jo aloitti

vaikeuksia hoitotasapainon pysymisessä ja siitä pystyy näkemään keitä kannattaisi kutsua toinen vinkki teille olisi sellainen että että sinne sairaaloitten tai terveyskeskusten nettisivuille laitettaisiin esimerkiksi kiireettömien hoitojen odotusajat minä puhun nyt esimerkiksi syöpäsairauksista on varmasti sellaisiakin pitkäaikaissairauksia jotka kestävät tämän korona ajan olla niin ettei tarkisteta eikä tehdä väliajalla tutkimuksia mutta syöpä saattaa kyllä olla sellainen joka vaatisi sitä sitä jatkuvaa seurantaa ja siitä syystä minä toivoisin että otettaisiin nyt jo käyttöön se ja sitä jatkettaisiin koronan jälkeenkin että meillä olisi siellä siellä nettisivuilla näkyvissä mitkä ovat meidän odotusajat ja jonotusajat tästähän aikoinansa terveyden ja hyvinvoinnin laitos on syöpäsairauksien kohdalla jopa maininnut että tämä olisi hyvä olla ja siitä ihmiset sitten näkisivät koska meillä on kuitenkin valinnanvapaus valinnanvapaus sitten vaihtaa sitä sairaalaa

nyt on tehty myöskin asetus siihen että voidaan kutsua kaikki alle kuusikymmentäkahdeksan vuotiaat jotka ovat toisilla aloilla ok esimerkiksi eläkeläisiä virkeitä eläkeläisiä jotka voisivat tulla sinne kiireettömän hoidon puolelle suoraan mutta jotka varmasti tarvitsevat sitä täydennyskoulutusta ja minun mielestäni ammattikorkeakoulujen kanssa pitäisi nyt nopeasti lähteä keskustelemaan siitä miten tämä koulutus järjestetään me emme voi sälyttää sitä koulutusvastuuta sinne terveydenhuollon yksiköihin vaan me tarvitsemme ne ammattikorkeakoulut ja ja toisen asteen opinahjot eräällä lailla täydentämään sen sen osaamisen esimerkiksi jos minut nyt kutsutaan sinne niin kyllä minä mielelläni käyn esimerkiksi lääkehoidon läpi

kyllä varmasti monet taidot ovat pysyneet mutta jossain pitää sitten kouluttaa minun mielestäni nyt pitäisi lähteä tällaiseen koulutusjärjestelmään jossa niiden kanssa jotka sieltä talon ulkopuolelta tulevat esimerkiksi toisilta aloilta sairaanhoitajakoulutuksella tai lähihoitajakoulutuksella tai hiljattain eläkkeelle jääneet käytäisiin läpi esimerkiksi jos erikoissairaanhoitoon kiireettömään hoitoon hoitoon tulee mutta teille kovasti voimia arvoisa ministeri kiuru ja ja älkää ajatelko sillä tavalla että me olisimme eri puolilla tätä pöytää me olemme aivan samalla puolella ja ja niin kuin olen monesti sanonut että kun itse silloin sikainfluenssan aikana olin yli vuoden kaksikymmentäneljä tuntia ja seitsemän päivää viikossa sen sikainfluenssan kanssa niin kyllä minä aika hyvin tiedän miltä teistä tuntuu haluaako

puhemies kiitos hyvistä evästyksistä ja voin kyllä lämpimästi ilahtua noista edustaja risikon sanoista niin kuin kaikista niistä hyvistä evästyksistä jotka jotka täällä tänään tämän keskustelun yhteydessä ja muutoinkin on on annettu minä luulen että itse asiassa tämä keskustelu kuvaa hyvin myös sitä keskustelua mitä käymme kentän kanssa tällä hetkellä jotta kentällä ei tulisi sellaista käsitystä että kaikki on mahdollista joudumme jatkuvasti toistuvasti kertaamaan sitä viestiä millä valtakirjalla kentällä voidaan olla liikkeellä ensinnäkin on muistettava että kiireellinen palvelutarpeen tulee aina tehdä siitä ei voi joustaa ja kiireelliset palvelut on järjestettävä joka tapauksessa myöskin erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aina aloitettava normaalien säädösten mukaisesti ja tehtävä se viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja ja arvioinnin on vielä valmistuttava siinä säädösaikataulussa eli kolmen kuukauden kuluessa näiltä osin on tärkeää pysyä siinä eduskunnan antamassa mandaatissa ja me evästämme tietenkin kenttää juuri tällä näkökulmalla sillä mandaatilla jonka eduskunta on antanut kentälle toimia sosiaali ja terveydenhuollon näkökulmasta arvoisa puhemies sitten toinen kysymys on se miten tämä kiireellisen hoidon järjestäminen todella pitäisi tehdä täytyy todeta että kyllä näistä määräajoista joustaminen helposti voitaisiin tulkita mandaatilla jota eduskunta nimenomaan ole antanut ja minusta nämä huolet jotka eduskunta on esittänyt sekä tässä että edeltävässä keskustelussa ovat aiheellisia ja ovat nimenomaan sen linjan mukaisia joilla joilla mekin olemme kenttää lähestyneet tosiasia on siis se että meillä ei ole mahdollista määräajoista joustaminen silloin kun se vaarantaisi esimerkiksi henkilön terveyden ja näitä esimerkkejä luettelittekin jo aikaisemmin tosiasia on se että entisestään on kiristetty tätä sanamuotoa jotta on ihan varmasti selvää että että tämä asia on kunnossa eli määräajoista joustaminen on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi mutta se ei saa kuitenkaan vaarantaa potilaan terveyttä ja nämä ovat ne reunaraamit joissa on pysyttävä kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin aiemmin tänään päivän ensimmäisessä täysistunnossa keskustelu jatkuu nyt

arvoisa puhemies täällä todellakin käsitellään asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä tätä asetushan sovelletaan terveystoimessa

sosiaalitoimessa pelastustoimessa hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa toimivien henkilöiden kohdalla täällä oli hyvä keskustelu jo päivällä valitettavasti ministeri ei nyt ole päässyt paikalle

tässä on tärkeä huomioida se että me olemme vasta alkumetreillä ja ministerihän korosti nimenomaan sitä että tämä on vain varautumistoimenpide joka otetaan vasta aivan viime hetkellä käyttöön se on ihan ymmärrettävääkin ja on perusteltua jatkaa tätä asetusta olen ehdottomasti samaa mieltä mutta sitten on pakko sanoa ja pitää muistaa koska me olemme vasta alkumetreillä että se taisteluväsymys joka siellä saattaa tulla jos ei sitä ennalta estetä

voi olla joko fyysistä tai henkistä kun tässä on mahdollisuus pitkittää työpäiviä niin valtavan suuri merkitys on johtamisella myöskin työsuojeluorganisaation pitää toimia suojavarusteita pitää olla riittävästi sekin tuo sitä turvallisuutta ja työterveyshuolto toivottavasti on tässä mukana näissä organisaatioissa joissa tämä joudutaan sitten jossain vaiheessa ottamaan käyttöön ja se on aivan varmaa että jossain vaiheessa

niin pitäisi muistaa ja toivoisin että kun myöskin kutsutaan varmasti joudutaan kutsumaan pahimmassa tapauksessa myöskin niitä sairaaloitten ja ja terveyskeskusten ulkopuolella olevia alan henkilöitä kuten asetus antaa siihen mahdollisuuden poikkeuslait niin niin sitä koulutusta järjestettäisiin jo hyvissä ajoin koska muuten ei aina välttämättä tule hyvää tulosta eli toivoisin että tällainen koulutusjärjestelmä nyt sitten pystyttäisiin varmentamaan jo aikaisessa vaiheessa ja ei ainoastaan niin että se on sairaaloitten ja terveyskeskusten

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin aiemmin tänään päivän ensimmäisessä täysistunnossa keskustelu jatkuu nyt

arvoisa puhemies on tärkeää että opetuksen toteuttajat varhaiskasvatuksen toimijat ja koulut ovat hyvin nopeasti pystyneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja tehneet joltain osin digiloikan jota ei voitu olettaakaan aiemmin olisi tärkeää kuitenkin kuten täällä aikaisemmassa keskustelussa moni toi esiin että huomioitaisiin yksilöllisen tuen tarve ja haluaisin kysyä onko yksilöllistä tukiopetusta etänä järjestetty riittävästi ja onko sellaisia aikeita olemassa tämä olisi täysin toteutettavissa ja helppoa nyt tulisi vain arvioida minkälaista etäopetusta ja minkälaista tukiopetusta voisimme tarjota opiskelijoille tilanne on on toki valitettava monen nuoren kannalta ja monen lapsen kannalta joilla ei ole sellaisia mahdollisuuksia kotona saada tukea koulunkäyntiin pitäisi olla toki kokonaistilanteen arviointi on tässäkin kaikkein tärkeintä meillä täytyy olla myös kuva siitä koska näitä rajoituksia voidaan purkaa jos niitä ruvetaan purkamaan liian aikaisin tai ruvetaan löysentämään eri perustein liian aikaisin niin voi olla että kokonaisvaikutukset koululaisille tulevat olemaan suurempia kuin siinä tapauksessa että aluksi pidetään kiinni rajoituksista ja toteutetaan todellakin etänä koulunkäynti ja varhaiskasvatus kuten kuten nyt hyvin pitkälti tehdään toki ei ei kaikkien koululaisten ja päiväkotilasten osalta kun punnitaan koululaisille ja lapsille aiheutuvaa haittaa tästä on todellakin tärkeää pitää se kokonaiskuva mielessä mitä on oletettavissa vuoden sisällä tai puolen vuoden sisällä ei ole mitään mieltä myöskään pitkittää sellaisilla keskitiukoilla rajoituksilla tätä tilannetta jos on oletettavissa että sellainen käytäntö tulee itse asiassa aiheuttamaan enemmän haittaa kokonaiskuvassa opiskelijoille nythän muutamat sellaiset maat jotka ovat ilmoittaneet jo että että harkitsevat

hyvinkin tiukkoja lisäksi olisi hyvä huomioida että meillä on erilaisia alueita suomessakin ja epidemia on eri tavoin levinnyt joten ehkä koulunkäynninkin osalta olisi syytä miettiä tällaisia alueellisia painopisteitä ihan vielä emme varmasti tästä epidemiasta pääse eroon varhaiskasvatuksen osalta on tuotu huoli siitä miten henkilöstö altistuu tartunnoille niitä on hyvin vaikea välttää varhaiskasvatuksen osalta pienten lasten hoidossa ja kasvatuksessa sen takia olisikin todella tärkeätä että ryhmät pysyvät pieninä ja tiloja käytetään rajatusti vaikka olisi toiminnan kannalta ehkä luontevaa yhdistellä ryhmiä hieman isommiksi nyt tämän tartuntataudin kannalta olisi tosi tärkeätä että ne ryhmät voisivat toimia omissa tiloissaan vaikka siellä olisi

miettiä tästä on okm ohjeistanut mutta voisi olla vielä tarpeen selkeyttää ohjeistusta kun tästä on kysymyksiä paljon esitetty sitten on toki huomioitava näitä muitakin opetuksen tarjoajia ja sellainen kysymys mikä niin avointen yliopistojen kuin kesäyliopistojen osalta on noussut esiin on se missä määrin voitaisiin heitä tukea ja missä määrin voitaisiin siirtää siirtää verkkoon opetusta nyt monen koulutuksentarjoajan tulot ja oppilaspohja romahtaneet kun lähiopetusta ei voida järjestää mutta ihan varmasti opetukselle on kysyntää sitten varhaiskasvatusmaksujen korvaaminen monet monet kunnat ja kaupungit ovat ovat niitä nyt korvanneet ja olisi tärkeää myös huomioida näiden näiden tulojen ja kustannusten vaikutus nyt sitten kuntien ahdinkoon tällä hetkellä kun muutoinkin verotulot ovat pienenneet pienenneet hyvin nopeasti kokonaisuudessaan tarpeellisia rajoituksia ja näidenkin osalta toki tosi valitettavia tilanteita syntyy lasten kannalta mutta niitä pitää minimoida nyt kaikin keinoin tukea lastensuojelun resursointia ja tukiopetusta etänä ja tehdä kaikkemme jotta me voimme turvallisen oppimisympäristön näille lapsille turvata samalla huomioiden tässä tehdään elämää turvaavia toimenpiteitä toki sitten tartuntataudin osalta myös euroopassa on tapauksia joissa myös nuoria henkilöitä on valitettavasti koronaepidemiaan menehtynyt ja tämä toki kertoo siitä että lapset ja nuoretkaan eivät taudilta aina ole suojassa vaikka riskit ovat huomattavasti pienempiä millä tavoin sitten voidaan palata siihen normaaliin kouluelämään nyt on mielenkiintoista seurata esimerkiksi juuri näitä saksan esimerkkejä olevan suunnitelmat aika samalla mallilla kuin suomessa pyritään ensin epidemia estämään tiukastikin ja sen jälkeen asteittain pyritään avaamaan siellä on kasvomaskien käyttökin nyt mitä ilmeisimmin ainakin lehtitietojen mukaan jo mukana näissä suunnitelmissa meillä vielä tähän varmasti kannanmuodostusta pitäisi tehdä ja toki sitten tämän digisovelluksen osalta myönteisiä merkkejä on ilmassa mutta toki siinäkin olisi kiinnostavaa se millä aikataululla voidaan saada saada sekin käyttöön että normaalielämä sitten pikkuhiljaa koronaepidemian vielä jyllätessä rokotteeseen asti kuitenkin mahdollisimman pian mahdollistuisi

arvoisa puhemies todellakin ministeri tuossa iltapäivällä piti oman puheenvuoronsa ja täytyy sanoa että näiden rajoitustoimien jatkaminen on varmasti ihan perusteltua ja vielä sitten niillä korjauksilla jotka ovat tulleet esille elikkä niin että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla ja myöskin valmistavaan koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus tähän lähiopetukseen osallistua vaikka nyt muutoin sitten toivomme tätä etäopetusta suosittavan oli myös hyvä että ministeri siinä omassa puheenvuorossaan otti esille sen että nyt erityisesti aiotaan kiinnittää huomiota näihin oppimiseroihin ja erityisen tuen tarpeessa oleviin henkilöihin ja mielestäni myöskin oppilashuollolla on tässä tilanteessa haasteensa koska tiedämme että kaikilla lapsilla ne kotiolot eivät välttämättä ole sellaiset että siellä pystyttäisiin lasta tukemaan päinvastoin voi olla että nimenomaan niitten kotiolojen tähden siellä voi olla hyvinkin suuria vaikeuksia kun nämä lapset jossakin vaiheessa palaavat taas jälleen tähän lähiopetukseen ja luokkaopetukseen ja täytyy vain todeta että nyt viisautta sitten sinne kehysriiheen jotta todellakin tästä oppivelvollisuuden kategorisesta pidentämisestä luovuttaisiin koska onhan se aivan järkyttävä menolisäys tässä tilanteessa jossa kaikki paukut pitäisi nyt käyttää niiden lasten ja nuorten koulupolun varmistamiseen joilla tällä hetkellä niitä oppimisvajeita on tullut jotta pystyttäisiin siihen tavalliseen rutiiniin palaamaan kun vielä

tämä kouluruoka asia on pystytty erilaisilla ratkaisuilla huolehtimaan toki tässä nyt on tullut sitten eriarvoisuutta kuntien välille koska sitä on hyvin eritasoisesti ja erityyppisesti hoidettu mutta täytyy sanoa että kunnissa on kuitenkin tässä asiassa haluttu varmistaa se että että kouluruoka olisi mahdollinen myöskin siellä etäopetuksessa oleville sitten toinen tämmöinen kiitoksenaihe on että varhaiskasvatusmaksuthan on lähestulkoon kaikissa kunnissa nyt sitten jätetty perimättä lapsilta jotka siihen eivät osallistu ja se tuntuu todellakin oikeudelta ja kohtuudelta tässä tilanteessa mutta tosiaan tuonne kehysriiheen nyt vaan niitä terveisiä että nyt on tärkeää että pidetään huolta lasten ja nuorten opinpolun eheydestä ja siitä että he saavat kaiken sen tuen minkä tarvitsevat ja että nyt on tärkeää pitää huolta siitä että paluu tavalliseen luokkaopetukseen ja lähiopetukseen sujuu sitten mahdollisimman hyvin kaikilta oppilailta ja ei ole aika lähteä tällaisiin uudistuksiin

arvoisa puhemies ensin etänä kiitokset ministerille päivällä pidetystä selkeästä esittelystä valmiuslain nojalla tehtyjä väliaikaisia jo tutuksi tulleita rajoituksia jatkettaisiin siis kolmastoista viidettä asti perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta tehdään nyt jotain täydennyksiä heti alkuun on syytä todeta että opetuksen määrää voidaan vähentää vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä jotta oppimiserot eivät kasvaisi oppimisen tuki ja oppilashuolto pitäisi yhä pystyä toteuttamaan myös etäopintoja tekeville rajoitus ei tästä oppimiserojen syntymissyystä koske esiopetuksen perusopetuksen ykkös kolmosvuosiluokkien oppilaita erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita eikä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita tässä esityksessä lähiopetukseen oikeutettujen piiriin lisätään myös valmistavan opetuksen oppilaat mikä on erittäin tervetullutta heidän opetuksensa keskittyy ennen kaikkea suomen tai ruotsin kielen oppimiseen vanhemmat eivät pysty näissä opinnoissa useinkaan tukemaan edellytykset hyötyä etäopetuksesta ovat muita heikommat heikommat ja oppilaat saattavat olla muutoinkin haavoittuvammassa asemassa olevia positiivinen erityiskohtelu on siis hyvin perusteltua ja parantaa edellytyksiä integroitua luokkaopetukseen tulevaisuudessa myös ryhmät ovat pienempiä ja tartuntariskikin on siksi matalampi opettajat oppilaat ja perheet ovat olleet viime viikkoina uuden edessä kun suuri osa koululaisista siirtyi etäopetukseen vain vähän aiemmin osa vanhemmistakin oli aloittanut ehkä elämänsä ensimmäiset etätyöviikot ja vielä kaupan päälle sovittiin että ei saa tavata vapaa ajallakaan kavereita stressiä hermostumista aivan varmoja kömmähdyksiä tällaisesta on syntynyt mistä löydetään kotona jokaiselle sellainen nurkka että edes välillä voi tehdä rauhassa töitä millä saan teinin ylös ennen lounasaikaa toimiiko netti ja kuka osaa käyttää lapselle juuri hankittua konetta kisaväsymystä on nyt myös kun tieto etäilyn jatkumisesta on saavuttanut perheet ja opettajat toivonkin siis todella että opetustuloksien ja oppilaiden hyvinvoinnin takaamiseksi pohditaan koko ajan myös mahdollisuuksia purkaa rajoituksia heti kun se on terveyden ja turvallisuuden kannalta mahdollista tässä edustaja holopainen nosti jo saksan mallia ja on hyvä että meilläkin lähdetään selvittämään näitä digisovelluksia sen suhteen kuinka taudin tartuntoja voidaan seurata ja sillä mahdollisesti avata näitä rajoituksia samoin toivon että kuntien talouden tukipaketti etenee pian jotta taloustilanteen niukkuus ei vaikuttaisi opetusjärjestelyissä tehtäviin ratkaisuihin erityisesti haluan kiinnittää huomiota peruskoulunsa päättäviin jotka ovat hakeutumassa jatko opintoihin etäopinnot eivät sovi kaikille samalla tavalla joukossa on sekin oppilas joka oli päättänyt kiriä arvosanojaan kevään aikana niin että pääsisi lukioon nyt tietokoneella ja kännykällä istuen oppiminen tuntuu entistä vaikeammalta ja ahdistus vielä hankaloittaa keskittymistä alakoulun ja yläkoulun päättöluokat ovat myös sosiaalisesti tärkeitä tilanteita ystävät vaihtavat koulua tärkeää olisi päästä tapaamaan ja solmimaan siteitä jotka kestävät koulujen vaihduttuakin myös ammatillisessa opetuksessa viimeistellään opintoja on hyvä että työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta voidaan jatkaa jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja työympäristö arvioidaan opiskelijalle turvalliseksi nostan myös huolen josta päivällä puhuttiin jo jonkin verran eli näiden näyttöjen annon riittävät jotta tutkinnot eivät jäisi niiden puutteesta kiinni ja viivästyisi kovasti kiitoksia myös siitä kannasta yliopiston ja korkeakoulujen osalta että opetusjärjestelyjä koskevista muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otetaan huomioon lisäaikana opiskeluoikeuteen sitten muutama sana ruokailuista kouluruokailun tärkeydestä on puhuttu täällä salissa paljon ja kiitos todella niille kunnille jotka ovat sen jo näille etäopinnoissa etäopinnoissa oleville pystyneet järjestämään kyselyn mukaan viisikymmentäkuusi prosenttia kunnista on löytänyt

semmoisen toimivan ratkaisun löytävät myös korkeakouluopiskelijoille tuettuja aterioita voidaan nyt poikkeuksellisesti myydä mukaan ostettavina annoksina tämä on opiskelijoille tärkeä asia opettajalla on myös etäopetuksessa suuri vastuu pohtia mikä onnistuu joka kodissa materiaalista ei saa kertyä laskua tämä perheiden erilaisuuden huomioiminen ja lapsen pärjääminen kotona ovat asioita jotka eivät ole yksin opettajan päänvaiva opettajan systemaattinen interaktiivinen yhteydenpito oppilaisiin on samalla osa oppilaan hyvinvoinnin tukea kunnan tulisi pohtia sitä kuinka aiemmin mainitut kouluruokailu ja oppilashuolto järjestetään mutta myös sitä kuinka ongelmiin joutunutta lasta ja perhettä tuetaan näissä poikkeusoloissa lasten ja nuorten ahdistukseen poikkeusoloissa voi jokainen aikuinen tarttua moni nuorisotoimi harrastustoimi ja järjestö on siirtynyt verkkoon tarjoamaan tukeaan näistä pitää viestiä nuorten kanavia pitkin jotta tarvitsevat löytävät avun viime kädessä meillä päättäjillä on vastuu seurata kuinka kauan opetusta voidaan toteuttaa kuinka hyvin opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan kuinka perheet opettajat ja oppilaat tilanteessa pärjäävät maan tartuntatautitilanteen ja edellisen analyysin pohjalta on sitten tehtävä ratkaisuja jatkosta kauanko voidaan etäillä pitääkö lomille mennä ajoissa ja syksyllä aloittaa aiemmin tarvitaanko kesällä opetusta kaikille tai tukiopetusta osalle jos oppimiserot kasvavat syksylle joka tapauksessa perusopetukseen tarvitaan varmasti heikosta taloustilanteesta huolimatta kunnon resurssit kuroa tämän kevään vaikutuksia umpeen samalla kun joudumme toivomaan että koronan toista aaltoa ei tule tai että se voidaan ottaa hallitusti vastaan näitä tulevaisuuden ratkaisuja tulee pohtia jo nyt nyt muistetaan kaikki perheissä ja että näitä päiviä muistellaan vielä vuosikymmenten päästä

arvoisa puhemies tässä on hyvä jatkaa edustaja holopaisen ja edustaja hopsun hyvien puheenvuorojen jälkeen suomessahan tosiaan maaliskuussa aloitettiin hyvin poikkeukselliset toimet tämän koronavirusepidemian hillitsemiseksi poikkeusolojen myötä koulut sulkivat ovet ja lapset siirtyivät pääosin kotona tapahtuvaan etäopetukseen etäopetukseen ja vain pieni osa jatkoi lähiopetuksessa oli hienoa että tämä onnistui näin nopeasti ja kiitos siitä tietenkin rehtoreille opettajille henkilökunnalle ja erityiskiitos vanhemmille rajoitustoimia esitetään vielä syystäkin jatkettaviksi niin niin sitä turnauskestävyyttä varmasti koetellaan siellä kymmenissätuhansissa kodeissa meillä on kuitenkin noin kuusisataatuhatta peruskoululaista ja kymmenissätuhansissa perheissä etäopetuksen ohjaamisen lisäksi mieltä painaa vakava huoli perheen taloudellisesta pärjäämisestä lähisuhde tai perheväkivallasta ja jopa liiasta alkoholinkäytöstä tämä tulee näkymään myös lähitulevaisuudessa kasvavana tarpeena erilaisissa perheiden tukitoimissa kuin myös lastensuojelun sijaishuollon ja ensi ja turvakotien palveluissa on siis tärkeää että samalla kun hallitus valmistelee näitä rajoitustoimenpiteitä ja pohtii kaikkinensa niiden vaikutuksia ja jatkamista niin tunnistaa ja varautuu erityisesti tähän lastensuojelutarpeen kasvuun ja sijaishuollon ja ensi ja turvakotipaikkojen riittävyyteen ja yleensäkin näkee lasten ja nuorten hädän varautuu lapsien ja nuorten tukemiseen ja suojelemiseen myös näissä vaikeissa poikkeusoloissa ja siihen myöskin kunnat tarvitsevat resursseja ja ohjeistusta ja tukea arvoisa puhemies ammatillisessa koulutuksessa etäopiskelun ohella on todella tärkeää että valmistumassa olevat opiskelijat pystyvät suoriutumaan opinnoistaan ja saavat näytöt suoritettua tänä keväänä samaten kuin

peruskoulunsa päättämässä olevat opiskelijat ammatillisessa koulutuksessa erityisesti näitten henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien ja kehittämissuunnitelmien hoksien merkitys on korostunut tämän etäopiskelun aikana koska jos hoksit on hyvin tehty ne toimivat hyvänä ohjenuorana opiskelijoille niin ammatillisessa koulutuksessa kuin muutenkin on tärkeää että nämä opiskelijahuollon palvelut ovat opiskelijoiden tiedossa tai oppilaan tiedossa käytettävissä ja toimivat myös etänä meillä pelkästään peruskoululaisista lähes kuusikymmentätuhatta lasta ja nuorta on tehostetun tuen piirissä ja erityisen tuen piirissä on noin neljäkymmentäviisituhatta oppilasta viime syksyn tilastokeskuksen tietojen mukaan eli lähes kuudestasadastatuhannesta peruskoulun oppilaasta lähes viidennes on joko tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä arvoisa puhemies näiden rajoitusten rajoitusten osalta nyt tietenkin mennään melkein puoleenväliin mutta olisi tärkeää että pystyttäisiin myös pohtimaan milloin voimme näitä rajoituksia purkaa kokonaistilanne arvioiden on tärkeää että koulut voisivat vielä tänä keväänä ennen kesälomille lähtöä toimia niin normaalisti kuin nyt voi tässä tilanteessa toimia lähiopetuksessa tällä voitaisiin puuttua mahdollisiin oppimisvaikeuksiin nähtäisiin lapset jotka ovat syrjäytymisvaarassa erityisesti tämän kevään osalta vakavammassakin vaarassa ja lapset

joille tämä pari kuukautta on ollut erityisen hankalaa aikaa jos jos koulut olisivat auki vielä toukokuun lopulla niin näiden lasten ja nuorten hätä ja ongelmat tulisivat nähdyksi paljon selkeämmin koska tilannehan oli tuossa maaliskuun lopussa se että lastensuojeluilmoitukset selkeästi laskivat etäopetukseen siirtymisen jälkeen mutta todellisuus ei ole kuitenkaan se että ne perheiden tilanteet tai tai hätä tai tai ne ongelmat siellä perheissä olisivat vähentyneet vaan tilanne on vain se että sitä lasten ja nuorten hätää ei kukaan näe tai ainakaan kukaan sellainen vastuullinen vanhempi aikuinen ei näe joka voisi tälle asialle jotain tehdä siinä mielessä on tärkeää että että pystytään nyt kunnille antamaan vielä tukea ja ohjeistusta siihen siihen toimintaan on sitten kyse erityisen tuen tarpeesta tai opiskelijahuollosta tai tai muusta koulukuraattorin toiminnasta

sitten vielä loppuun kuntataloudesta on siis todella tärkeää että että me emme tee niitä samoja virheitä mitä tehtiin yhdeksänkymmentä luvulla lapsia ja nuoria ei voi laittaa tämän koronaviruspandemian ja siinä mielessä kuntataloutta on nyt tuettava toivottavasti hallitus huomenna tai keskiviikkona antaa niin sanotun kriisimiljardin tähän kuntien talouden ja toimintaedellytysten tukemiseen kokoomus on esittänyt suoraa tukea sairaanhoitopiireille sen puolen miljardin verran ja toinen puoli miljardia sillä tavalla että että se tulisi kiinteistö ja kunnallisveron ja yhteisöverojen menetettyjen verotulojen kompensointina vain sitä kautta että pystymme antamaan kuntatalouteen sitä tukea voidaan

panostaa sinne ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin koska jos kuntatalous jatkaa siinä kurimuksessa missä se tällä hetkellä suurimmassa osassa on niin kunnat karsivat kaiken sen ennaltaehkäisevän palvelun ja kaiken sen palvelun joka sitten loppujen lopuksi olisi kuitenkin sitä oikea aikaista tukea ja ja jolle olisi tarvetta siinä mielessä tarvitaan nyt erityisesti tämän loppukevään aikana tukitoimenpiteitä joissa murretaan hallintorajat ja ja etsitään se tie ja toimintatavat miten on mahdollista tukea ja nähdä lasten nuorten ja perheiden

kaikki kiitokset mitä täällä on sanottu niille jotka ovat pystyneet järjestelemään tätäkin asetusta siellä kunnissa kyllähän se että siirryttiin nyt etäopetukseen suurimmalta osin on vaikuttanut hyvin paljon hyvä puoli on se että tämä digiloikka tuli mutta kyllä siellä paljon on myöskin sellaista että voi sanoa kiitos paljon opettajille mutta kiitos myös koulutuksen johtajille ja muulle henkilökunnalle

myöskin opiskelijoitten ja oppilaitten vanhemmille suuri kiitos me kiinnitimme huomiota sivistysvaliokunnassa nimenomaan tähän soveltuuko etäopetus kaikille

kun minä olen tehnyt vähän sellaista tutkimusta niin arvio on että varmasti noin kaksikymmentä prosenttia ei pysy kelkassa sen tähden meidän on huolehdittava siitä mitä heidän kanssaan tehdään toinen kriittinen piste oli kouluruokailu ja oppilashuollon toimivuus kolmantena oppimiserot ja syrjäytyminen ovat vaarassa lisääntyä ja sen tähden tällaista systemaattista ohjausta tarvitaan jo nyt tarvitaan erityisopettajia tarvitaan koulunkäyntiohjaajia tarvitaan kuraattoripalveluja ja psykologien palveluja ja tarvitaan sitä terapiatakuuta nyt entistä enemmän jo tähän akuuttivaiheeseen mutta mitä kauemmin tämä pitkittyy niin sitten pitää tehdä myöskin sellainen selviytymissuunnitelma jatkolle tietysti ollaan nyt aika paljon luettu tuolta mediasta että on talouden kriisiryhmä perustettu nyt on kysymyksessä sekä terveyspoliittinen mutta myös talouspoliittinen ja myös sosiaalipoliittinen kriisi ja siitä syystä nämä kaikki politiikan lohkot kietoutuvat yhteen

minä ymmärrän että talouspolitiikka on tässä hyvin tärkeää kaikki sen ymmärtävät ja siihen pitikin tehdä työryhmä mutta minä kyllä perustaisin nyt myös vähän laaja alaisemmankin työryhmän pohtimaan mitä mitä pitää tehdä tässä sitten niin sanotusti jälkihoitona tukiopetuksen tarve on jo ilmeinen ja kun me huomenna kuulemme asiantuntijoita tuolla tuolla valiokunnassa varmasti tullaan tähän kiinnittämään huomiota myös kysymyksissä no nyt tietenkin tässä tarvitaan akuuttihoidon suunnitelmat ja toteutustavat mutta nyt tarvitaan sitten myöskin se tulevaisuuteen vietävä vietävä ohjelma ja myöskin sillä tavalla kun meillä on kuitenkin näitä oppilaita jotka selviävät hyvin ettei kävisi sitten niin että niiden motivaatio jotka

tulevaisuudessa tässä on monia asioita huolehdittavana nyt tietenkin tulee mietittäväksi mistä riittävät rahat kyllä minäkin henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä että kun meillä on nyt ajateltu että oppivelvollisuutta pidennettäisiin ja tulisi maksuton toinen aste niin niin

meidän on yhdessä pohdittava sitä eikö se maksuttoman toisen asteen raha kannata laittaa nimenomaan vähävaraisille perheille miksi me oppivelvollisuutta jos ei meillä edes perusopetusta tällä hetkellä saada saada tasavertaiseksi ja ja pitämään kaikkia mukana

mielestäni tässä on nyt kyllä tärkeä tällainen mietinnän paikka itse kyllä perustaisin ihan

tällaisen monisektoraalisen exit ryhmän niin kuin puhutaan että päästään tästä koronasta eräällä lailla sillan sillan suon yli

ja ottaisin nimenomaan myöskin tätä parlamentaarista osaamista siihen mukaan se sitouttaisi se jakaisi myöskin vastuuta kiitoksia myöskin puhemiehelle on jaksanut olla täällä koko päivän hyvin hyvin

kokoava ryhmä sitä työtä varmasti tehdään ja jatkuvasti pohditaan miten voidaan tukea tässä epätavallisessa tilanteessa oppilaita ja opettajia ja varmasti tätä työtä kannattaa vielä paremminkin koordinoida ja jatkaa sen sijaan olen kyllä eri mieltä siitä etteikö kannattaisi kunnianhimoisia koulutuksen tavoitteita ylläpitää jatkossakin en en ymmärrä miksi ei kannattaisi meidän tavoitteenamme on ensinnäkin se että nuorten koulutusaste nousisi päästäisiin viidenkymmenen prosentin korkeakoulutuksen tavoitteeseen ja ei ole minkäänlaista syytä ei taloudellista eikä inhimillistä syytä näistä tavoitteista luopua tai niissä ruveta löysäämään jos me haluamme antaa jatkossa hyvät työllisyyden edellytykset nuorille niin koska tiedetään että suurin osa työpaikoista syntyy niille aloille joissa vaaditaan korkeakoulutusta on ihan luonnollista että me lisäämme aloituspaikkoja etenkin tällaisen kriisin jälkeen tarvitaan koulutuksen luomia mahdollisuuksia työllisyydelle ja taloudelle ja siihen liittyy toki se että myös myös toinen aste on kaikille kuuluva asia myöskin lukiokoulutuksen määrää varmasti kannattaisi vakavasti miettiä ja sitä toki arvioida kun on tavoitteena että myöskin suurempi osa saisi sen korkeakoulutuksen ei suomi pärjää tämmöisen kriisin jälkeen jos meillä ei ole kunnianhimoisia koulutustavoitteita

ettei vain edelliselle puhujalle ole tullut väärä ymmärrys minun puheistani minä kyllä opettajana ja ja itse jokaisella suomen koulutusasteella joko opettajana tai opiskelijana olleena sanon että ehdottomasti pitää pitää ne hallituksen asettamat tavoitteet siitä että meillä vähintään se toisen asteen koulutus ja tutkinto on kaikilla ja sitten myöskin se että puolet saavuttaisivat myös korkeakoulututkinnon näistä ei pidä tinkiä missään nimessä

kaikissa tutkimuksissa todetaan että se varhainen tuki on kaikkein tärkeintä minä satsaisin nyt kun meillä tulee olemaan valtava rahapula nimenomaan siihen varhaiseen tukeen koska sillä me luomme sen kivijalan saavuttaa nämä tavoitteet tutkittu tieto on myös meille tarpeellista tulevaisuudessa me tarvitsemme sen kehittämis ja innovaatio ohjelman niissä meillä suomessa on ollut tavoitteena päästä siihen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta no me voimme nyt sen hetkeksi unohtaa mutta siihenkin pitää polku tehdä että meillä on tutkittua tietoa esimerkiksi jos ajatellaan lääketieteellistä tutkimusta ja terveystieteellistä tutkimusta mehän tarvitsemme sitä nyt juuri tällä hetkellä pidetään yllä hyvää tutkimusta pidetään yllä hyvää koulutusta ja pidetään hyvää huolta meidän hyvistä opettajistamme